Arvoisa puhemies, Euroopan unioni tarjoaa 20 viikon palkallisen äitiysvapaan komission, neuvoston, Euroopan parlamentin ja omien poliittisten ryhmiensä työntekijöille. Mutta jäsenvaltiot eivät salli, neuvosto ei salli, että tämä sama etuus tarjottaisiin jäsenvaltioiden kaikille naisille.

Minusta eurooppalainen päätöksentekojärjestelmä on tällä hetkellä kriisissä ja arvot ovat kriisissä.